ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö kaksi yleiskeskustelu asiasta päättyi kuudestoista kolmatta kaksituhattakuusitoista pidetyssä

on hanna halmeenpää satu hassin kannattamana ehdottanut että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen kolme sisältyvä

lakiehdotus

arvoisa puhemies käsittelyssä on euroopan neuvoston toimintakertomus vuodelta kaksituhattaviisitoista tässä viime vuoden toimintakertomuksessa selostetut aiheet ovat valitettavan tuttuja niin kotimaan uutisoinneista me elämme ajassa jossa demokratiahaasteet ja oikeusvaltioperiaatetta uhkaavat kehityskulut ovat valitettavaa arkipäivää euroopan neuvoston jäsenmaiden on pelattava yhteisesti sovituilla pelisäännöillä niin demokratian periaatteiden kuin ihmisoikeuksien noudattamisessa demokratian median riippumattomuuden sananvapauden ja ihmisoikeuksien periaatteiden ymmärtäminen kunnioittaminen ja puolustaminen ei kuitenkaan näytä tällä hetkellä olevan yksiselitteisesti ymmärretty velvollisuus eurooppalaisessa politiikassa kertoo paljon tästä tämänhetkisestä eurooppalaisesta aikakaudesta että euroopan neuvoston agendalla on ollut muutama aihe esillä aivan erityisen korostetusti pakolaiskriisi median vapaus tai tarkemmin sanottuna paikoin räikeäkin pyrkimys sen rajoittamiseen terrorismi ihmisoikeusmekanismien puolustaminen siellä missä niiden toiminta on heikentynyt sekä euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätösten täytäntöönpanon haasteet euroopan neuvoston jäsenmaat ovat järjestöön liittyessään sitoutuneet yhteisesti sovittuihin pelisääntöihin niin demokratian periaatteiden kuin ihmisoikeuksienkin noudattamisessa demokratian sananvapauden liikkumisvapauden ja ihmisoikeuksien periaatteiden ymmärtäminen periaatteiden ymmärtäminen kunnioittaminen ja puolustaminen ei tällä hetkellä ole todellakaan yksiselitteinen eikä ymmärretty velvollisuus euroopan neuvoston yleiskokous on kertomusvuonna käsitellyt kahdeksankymmentäkolme raporttia ja tämä raporttien määrä on todella suuri yksi tärkeä demokratian mittari ovat vaalit yleiskokouksen vaalitarkkailu nykymuodossaan on jatkunut jo yli kaksikymmentä vuotta ja tämä kansainvälinen vaalitarkkailu on paljastanut hyvin mielenkiintoisia trendejä tällä hetkellä toisaalta kaikissa myös vähemmän demokraattisissa maissa on ymmärretty teknisesti virheettömästi toimitettujen vaalien merkitys mutta toisaalta euroopan neuvoston monitorointityössä ja vaalitarkkailussa sekä erilaisissa raporteissa nostetaan jatkuvasti esille huoli siitä että demokratian selän takana on paljon sellaista kyseenalaista toimintaa joka ei faktisesti kuulu demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen monitorointikomitean tarkkailulistalla on kymmenen maata useimpien maiden kohdalla tarkkailu on jatkunut toistakymmentä vuotta arvoisa puhemies muutama yksityiskohtaisempi maamaininta viime vuonna yleiskokous otti kantaa unkarin tilanteeseen yleiskokous ilmaisi huolensa unkarin demokratia ihmisoikeus ja oikeusvaltiokehityksestä ja siitä että uusilla laeilla mukaan lukien perustuslakimuutokset on murennettu oikeusjärjestelmän uskottavuutta heikennetty oikeusvaltion toimivuutta ja demokraattista valvontaa sekä kavennettu median vapautta

on nostettu hallitukselle kuuliaisia toimittajia puolan journalistiliiton tekemän selvityksen mukaan maaliskuun alkuun mennessä peräti seitsemänkymmenenseitsemän valtio omisteisten medioiden journalistia oli erotettu pakotettu eroamaan tai siirretty toisiin tehtäviin puolan journalistiliitto pitää näitä toimittajien työsuhteisiin puuttumisia jopa poliittisena puhdistuksena poliittisen komitean kuulemisen perusteella voi epäillä että myös puolan kaupallisen median riippumattomuus on vaaravyöhykkeellä päätökset ei valtiollisen median tukirahoituksesta halutaan keskittää hallituksen eli käytännössä laki ja oikeus puolueen käsiin eli tässä puola on seurannut turkin ja unkarin esimerkkiä koska täällä salissa on nähtävästi edustajia jotka haluavat osallistua toimintakertomuksesta käytävään keskusteluun ja meillä on rajallinen aika niin päätän oman esittelypuheenvuoroni tähän ja toivon vilkasta keskustelua tästä aiheesta

puhemies edustaja guzenina kiinnitti erittäin tärkeään asiaan huomiota ja se on tämä demokratian kunnioittaminen ja kaiken kaikkiaan riippumaton media ja sen oikeuksien toteutuminen pidän erittäin myönteisenä sitä että suomi on ollut ja edustaja aktiivinen tämän asian edistämisessä ja keskusteluttamisessa siellä euroopan neuvoston tasolla mutta puhemies minun oli pakko tähän käyttää vastauspuheenvuoro myös siksi että näen näitä huolestuttavia piirteitä myös kotimaisessa keskustelussamme suhteessa yleisradion asemaan nimittäin täällähän on aina silloin tällöin näkynyt julkisuudessa esitettyjä puheenvuoroja joissa minun mielestäni selkeästi halutaan ajaa esimerkiksi ylen toimintaa alas rahoitusta alas rajoittaa sen toiminta aluetta ja se on minusta vähän häkellyttävää siksi että meillä parhaillaan on parlamentaarinen työ käynnissä jossa mietitään ylen asemaa ja siksi minusta ei ole ollut hyvä että hallituspuolueista on tullut näitä puheenvuoroja tämä on vakava asia kaikkinensa haluaisin että tälle parlamentaariselle työlle annettaisiin täällä kotimaassa työrauha ja voisimme toimia niin että ylen asema turvataan ja haluaisin

arvoisa

edustaja guzenina piti hyvin tärkeän puheenvuoron kertoessaan euroopan neuvoston työstä ja ja kiitos suomen valtuuskunnalle ja siihen osallistuneille ei ole yhdentekevää vaikka maailmassa on on konflikteja ja ja paljon hätää ja ja sotia euroopan ulkopuolella että kiinnitämme huomiota myös siihen mitä tapahtuu puolassa mitä tapahtuu unkarissa paitsi tietysti ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta euroopassa sitä kautta että me usein markkinoimme demokratiaa ihmisoikeuksia ja sananvapautta muualle maailmaan me haluamme arabikadulla panna nämä asiat kuntoon me haluamme afrikan sarven kuntoon olemme huolissamme syyrian tilanteesta ja usein kysymys tulee sitten takaisin meille ovatko nämä asiat myöskin euroopassa kunnossa valvotaanko niitä seurataanko niitä sen takia on hyvin tärkeää että nämä euroopan neuvoston mekanismit toimivat ja että nämä keskustelut joihin myöskin guzenina viittasi puheenvuorossaan todella pidetään myöskin ne kriittiset ja meille

arvoisa herra puhemies kiitän edustaja guzeninaa esittelypuheenvuorosta ja myös siitä että hän piti puheenvuoronsa lyhyenä jotta keskustelulle jäisi aikaa olisin kuitenkin odottanut että tällaisessa lyhyessäkin puheenvuorossa olisi mainittu mikä tänä päivänä euroopassa uhkaa eniten eurooppalaisten ihmisoikeuksia ja tärkeintä oikeutta eli oikeutta elämään sitä uhkaa se että venäjä jatkaa sotilaallista toimintaansa ukrainaa vastaan jatkaa sotatoimia välillisesti tai välittömästi itä ukrainassa pitää krimiä miehitettynä luo tällaista vaarallista vastakkainasettelua koko kyllä olisin odottanut että myös tämä olisi tässä esittelypuheenvuorossa tuotu

puheenjohtaja minäkin yhdyn tässä suomen euroopan neuvoston valtuuskunnan vetäjälle osoitettuihin kiitoksiin on erittäin tärkeää että me pidämme näistä yhteisistä eurooppalaisista arvoista huolta ja silloin täytyy olla myös rohkeus puuttua rikkomuksiin joita tällä alueella tapahtuu euroopan neuvosto on tavallaan peruskirjassaan ja sopimuksissaan se koko eurooppaa yhdistävä elin jonka pitää pystyä puolustamaan kansalaisoikeuksia ja todella huolestuttava kehitys on lähtenyt liikkeelle siinä osassa eurooppaa josta me ajattelimme jotenkin on jo voittanut nämä vanhat houkutukset käyttää epädemokraattisia keinoja vallankäyttöön puhun nyt tästä yleisradioyhtiöiden ja joukkotiedotusvälineitten kohtelusta jonka olemme nähneet unkarissa ja puolassa ja myös sitten euroopan unionin ulkopuolella turkissa on todella tärkeätä

puhutaan ja emme anna täällä periksi ja tässä yhdyn edustaja viitasen ja haaviston

arvoisa herra puhemies euroopan neuvoston tehtävä on entistä tärkeämpi siksi että suurvaltapolitiikka on tullut lähelle eurooppaa siis suurta eurooppaa lähelle euroopan neuvoston aluetta ja sen rajoille ja myös siksi että että ilmastonmuutoksen seurauksena isot alueet kuivuvat ja oma ruoantuotanto poistuu joiltain alueilta tämä tietää lisää kriisejä lisää pakolaisvirtoja ja on todella tärkeää että euroopan neuvoston ja euroopan alueella näitä ongelmia ratkotaan yhdessä ei voi olla niin että jokainen maa omilla pelisäännöillään pelaa vaan meidän on yhdessä saatava

arvoisa herra puhemies pidän hyvänä sitä että euroopan neuvoston yleiskokous on yksiselitteisesti tuominnut venäjän rikkomukset liittyen ukrainan alueen koskemattomuuteen ja ja krimin liittämiseen venäjään sekä sotatoimiin itä ukrainassa tässä

hieman huolestuneena olen seurannut sitä keskustelua että venäjän pakotteista oltaisiin nyt luopumassa tämän kaiken sorron sorron keskellä ja kysyisin nyt valtuuskunnan puheenjohtaja guzeninalta minkälaista keskustelua euroopan neuvostossa neuvostossa tästä on käyty

arvoisa herra puhemies kiitän myös valtuuskunnan puheenjohtajaa tästä mielestäni hyvästä laajasta katsauksesta tämä median toimintavapaus kaikkialla on erinomaisen tärkeä ja ja on tärkeää että siinä tioperiaatteita noudatetaan tämä ukrainan tapaus on päivänselvä asia että nyt olisi tärkeää että palattaisiin minskin sopimuksen tielle ja kaikkien osapuolien pitää tehdä töitä sen eteen ja olisi hyvä että tähän löydettäisiin pysyvä ratkaisu mutta arvoisa puhemies heräsi kyllä kysymys erityisesti edustaja zyskowiczin puheen jälkeen mikäs tämä kanta tässä ukrainan tilanteessa on nimittäin valtiovarainministeri stubbhan matkusti yhdysvaltoihin ja sanoi siellä foreign lehdessä että krim on menetetty tapaus arvoisa puhemies valtiovarainministeri stubb matkusti yhdysvaltoihin sanomaan että krim on menetetty tapaus edustaja zyskowicz miten arvioitte tätä lausuntoa

myönnän nyt vielä edustaja zyskowiczille vastauspuheenvuoron täällä on vielä muutama vastauspuheenvuoron käyttäjä joka ei ole vielä tässä keskustelussa voinut sanoa mitään varaan heille vielä ajan edustaja zyskowiczilla nyt kuitenkin tuohon vastauspuheenvuoro
arvoisa herra puhemies itse arvioin että näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa krim on sanotusti menetetty tapaus mutta samalla tavalla kukapa meistä tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentä luvulla esimerkiksi olisi voinut aavistaa että veljeskansamme viro pääsee neuvostoliiton ja kommunismin ikeestä jo muutaman vuoden päästä tällä haluan tarkoittaa sitä että vaikka tänä päivänä näyttää siltä että venäjä ei ole rauhanomaisin keinoin krimiltä häädettävissä sodan aloittaminen asian vuoksi ei varmasti ole kenenkään meidän mielestä perusteltua ja nyt näyttää siltä että krim on menetetty tapaus niin mitä tapahtuu sitä me emme emme kukaan tiedä ja totta kai me toimimme sen puolesta rauhanomaisin keinoin että venäjä olisi valmis tämän rikoksensa perumaan

arvoisa herra puhemies on äärimmäisen tärkeää että euroopan euroopan neuvoston parlamentaarisen valtuuskunnan kokous ja euroopan kansakunnat säilyvät yhtenäisinä siinä että puolustetaan vapaata maailmaa niin että ihmisillä on oikeus lausua mielipiteensä ja niin että kansakunnilla on koskemattomuus ja väkivallalla ei tässä tällä mantereella eikä muuallakaan maailmalla saavuteta sitä tulosta johon jotkut pyrkivät aktiivisesti nimenomaan muuttamaan rajoja ja estämään tämän vapaan keskustelun ja vapaan yhteiskunnan olemisen tällä mantereella on hyvä että näistä ongelmista keskustellaan ja euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on juuri se foorumi missä nämä asiat pitää uskaltaa tuoda esille ja pitää muistaa että se kun eurooppa esiintyy omaa oikeuttaan puolustamassa tai vapauksiaan puolustamassa yhtenäisenä on myös viesti ulospäin euroopasta kaikilta kansakunnilta yksikään euroopan valtio varmaan näiden suurvaltojen erilaisten ristiriitojen ei yksinään ehkä pärjää eikä pärjääkään mutta kun eurooppa tässä asiassa esiintyy yhtenäisenä ja pitää puoliaan yhteisin voimin niin silloin pärjätään paremmin

puhemies edustaja viitanen otti erittäin tärkeän asian esille parlamentaarisen yleisradion yleisradio on tällä hetkellä ainoa objektiivinen sähköisen viestinnän viestinnän väline tässä maassa se on ainoa joka ei saa suurpääomalta toimintavarojaan se on ainoa jonka ei tarvitse tässä asiassa niin sanotusti kuulla sitä kuusta jonka juurella asunto ja jos yleisradiotoiminta siirrettäisiin kaupalliseksi toiminnaksi olen kuullut että täällä joillakin olisi haluja siihen pitää muistaa että sieltä lähtisivät esimerkiksi seuraavat palvelut kuulovammaisten palvelut tekstityspalvelut ja viitotut palvelut sieltä lähtisivät ruotsinkieliset palvelut saamenkieliset palvelut venäjänkieliset

mitkä eivät ole kaupallisia asioita jotka ovat kuitenkin äärimmäisen tärkeitä sananvapauden kannalta ja objektiivisen tiedonvälityksen kannalta se mikä politiikka siellä on se on taas aina eri asia siihen puututaan toisin keinoin ei näin
myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille heinäluoma räsänen lindtman heinonen ja sitten lopuksi tämän keskustelun avaajalle edustaja guzeninalle sitten on asian käsittely keskeytettävä edustaja heinäluoma

joudun yhtymään näihin ihmetyksen sanoihin mitä edustaja lindtman tässä sanoi liittyen meidän valtiovarainministerimme kannanottoihin tässä krimin asiassa en tunne en tiedä että kukaan eu maan ministeri olisi sanonut että krim on menetetty tapaus eikä tässä lausunnossa todellakaan ollut sanaakaan siitä tämä olisi jokin väliaikainen menetys ja että vielä palattaisiin johonkin muuhun se se oli siis poikkeama siitä miten eu maat tätä asiaa ovat käsitelleet ja poikkeama myös siitä mitä suomen puolesta on sanottu ja miten eduskunnan kannanotoissa asiaa on lähestytty jättää kyllä sen kysymyksen ovatko tässä hallituksessa nyt kaikki asiat oikein kunnolla jos valtiovarainministeri ryhtyy vetämään omaa ulkopolitiikkaa näinkin herkässä asiassa kuin tämä krim on toivoisin että kokoomuksessa edes säilyisi tässä asiassa jotain ryhtiä ettei näennäisesti ruveta puolustamaan semmoista mikä ei ansaitse puolustamista

herra puhemies itsekin jäin odottamaan tässä hyvässä esittelypuheenvuorossa nimenomaan tätä venäjän tilanteen käsittelyä koska kyllähän se suomalaisesta näkökulmasta mielestäni on se tärkein asia ja polttavin asia ja tiedämme että tilanne on erittäin jännitteinen venäjän suhteen yleiskokous on päättänyt pitää voimassa venäjän valtakirjoja koskevat rajoitukset ja evännyt oikeuden nimittää raportoijia ja edustaa euroopan neuvostoa muissa järjestöissä kiinnitän vain huomiota siihen että päätöslauselmassa selkeästi todetaan tästä krimin tilanteesta että siellä edellytetään ja kehotetaan venäjää perumaan krimin laiton liittäminen samoin kuin sitten on lukuisa joukko muita asioita joita joita venäjää kehotetaan kehotetaan tekemään ja kyllä itsekin pidän tuota valtiovarainministerin lausuntoa virheenä suomen linjan tulee olla edelleen se että venäjän tulee

arvoisa herra puhemies ei tässä lausunnossa todellakaan kun vielä kerran luin sen tuolla otettu kantaa mihinkään määräaikaan että onko se nyt viikon ajan vuoden ajan kymmenen vuoden ajan vai kuinka pitkään menetetty siinä yksiselitteisesti stubb on sanonut krim on menetetty tapaus ja todellakin hän on eu maista kaikista hallituksista ainoa ministeri joka näin on sanonut kyllä tämä herättää kysymyksiä ja nyt menen vielä enemmän sekaisin kun nimittäin juuri tulleen tiedon mukaan aivan juuri tulleen tiedon mukaan ulkoministeri soini on todennut yhdessä muiden pohjoismaiden kollegoiden kanssa että venäjä tulee saattaa vastuuseen kyllä tämä nyt herättää kysymyksiä siitä mikä on suomen ulkopoliittinen linja jos te edustaja zyskowicz ette saa puheenvuoroa niin vastatkaa edustaja heinonen tuetteko te tässä nyt stubbin linjaa vai soinin

herra puhemies en ole puhemies edustajakollega zyskowiczille enkä muillekaan kuin itselleni minä olen sitä mieltä että venäjän toimia ei saa hyväksyä ja niin kuin tuossa omassa puheenvuorossani totesinkin itse en kannata sellaisia puheenvuoroja joissa puhutaan esimerkiksi meilläkin täällä parlamentissa eun pakotteista ja siitä että niistä pitäisi lähteä lähteä luopumaan

kaikkien muiden maiden kanssa olla yhdessä tuomitsemassa krimin valtaus eikä hyväksyä sitä tässä tilanteessa eikä tulevaisuudessa eikä koskaan
vihdoin viimein edustaja guzenina myönnän vielä sen jälkeen

arvoisa puhemies edustaja zyskowicz kritisoi sitä etten tuossa avauspuheenvuorossa paneutunut venäjään ja ukrainan kysymykseen nämä ovat isoja kysymyksiä ja ansaitsevat maltillisen käsittelyn ja paneutumisen myöskin täällä salissa ja näyttää siltä että me saamme palata tähän aiheeseen vielä monen monta kertaa minskin sopimus on kaiken ydin minskin sopimus on kaiken ydin ja sitä pitää saada noudattaa mutta tällä hetkellä tilanne on vielä kriittinen emmekä ole päässeet sellaiseen tilanteeseen että voisimme kaikki hengähtää helpotuksesta ja sanoa että nyt vihdoinkin ukrainan tilanteeseen saadaan ratkaisu me olemme vielä aika kaukana tästä ratkaisutilanteesta ukrainalta odotetaan myöskin toimia oman sisäisen reformiprosessin edistämiseksi ukrainaan on investoitu valtavasti resursseja mukaan lukien euroopan neuvoston laajin toimintaohjelma ja korruptionvastaiset toimet esimerkiksi etenevät aivan liian hitaasti ukrainan pelätään toistavan niitä aiempia virheitä ukrainahan on ollut euroopan neuvoston korruptoitunein maa ja nyt toivotaan että tämä sijoitus ei enää tulevaisuudessa olisi totta

arvoisa puhemies vielä tähän ukrainan tilanteeseen ja johtopäätöksiin siitä ja tähän liittyen myös sitten näihin pakotteisiin pakotteitahan euroopan unioni on tehnyt kahdessa vaiheessa on ensimmäisessä vaiheessa tehty nämä krimin tilanteeseen liittyvät pakotteet ja sitten toisessa vaiheessa näitä pakotteita muutamaa kuukautta myöhemmin laajennettiin turvaamaan koko ukrainan kehityksen vakautta ja aivan erityisesti turvaamaan sitä että itä ukrainaan voidaan palauttaa laillinen meno no nyt kun ministeri stubb on sanonut että tämä on menetetty tapaus niin siinähän tavallaan tullaan sitten sille ulottuvuudelle että nämä krimin tilanteesta krimin liittämisestä venäjään johtuvat pakotteet poistettaisiin ja se on kyllä aika nurinkurinen ajattelu euroopassa selvästi kasvaa se ajatus että pitäisi painaa lujasti jotta sekä venäjä että ukraina tekevät oman osuutensa minskin sopimuksessa ja jos siinä tapahtuu positiivista kehitystä niin pakotteita voidaan purkaa mutta pidän selvänä että krimin pakotteet jäävät voimaan näissäkin olosuhteissa
ja viimeinen vastauspuheenvuoro
arvoisa herra puhemies minun mielestäni ei pelkästään hallituksessa vaan koko eduskunnassa on hyvin pitkälle ulottuva yhteisymmärrys siitä että venäjä on rikkonut kaikkia merkittäviä kansainvälisiä kansainvälisiä sopimuksia alkaen ykn peruskirjasta ja etykin päätösasiakirjasta hyökätessään ukrainaan vallatessaan krimin niemimaan ja jatkaessaan vähintäänkin välillisesti sotatoimia ukrainaa vastaan itä ukrainassa

rauhanomaisin keinoin luopuisi krimin niemimaasta